Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen ja neuvoston edustaja, uskon, että uusi korkea edustaja on varmaan ihmetellyt, millä tavalla Euroopan parlamentissa on kotiläksyt tehty, minkälaisia historiankirjoja on luettu, jos ei tunneta millä tavalla vuonna 1947 Israelin valtio syntyi. Sen vuoksi tuntuu hiukan erikoiselta myös tämä

Täytyy muistaa, että Euroopan unionin pitää seistä omien arvojensa takana.

Ja Israel on ainoa Lähi idän demokraattinen valtio. Meidän ei pidä luoda sinne antidemokratioita, ei demokratioita, koska ne eivät kunnioita meidän arvojamme.

Ei tällaista millekään muulle demokraattiselle valtiolle Euroopan unionin toimesta tarjota. Kyllä meidän pitää huolehtia siitä, että Israel voi säilyttää demokratiansa ja oikeutensa omaan pääkaupunkiinsa, ja Euroopan unioni voi olla mukana rauhanprosessissa, ja pitääkin olla mukana rauhanprosessissa, mutta diplomaattina lääkärinä eikä tuomarina.

Tämä kertoo, millä tavalla palestiinalaishallinto ja Hamas suhtautuvat Euroopan unioniin.

Tässä meillä on työkenttää taistella terrorismia vastaan yhdessä ja luoda mahdollisuus Israelin kansalle olemassaoloon.